Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan kiittää tästä erinomaisesta esityksestä, jonka komissio on rahoituskehyksistä tehnyt, ja uskon, että tämän pohjalta neuvottelut voivat olla hyvinkin menestyksekkäät.

On myös hyvä, että aluepolitiikan osalta painotetaan entistä enemmän ehdollisuutta ja toisaalta myös näitä uusia aloja, jotka liittyvät innovaatioihin, vihreään talouteen, energiatehokkuuteen ja niin edelleen.

Toisaalta on hyvä, että kyseisessä kohdassa huomioidaan myös erityisistä ongelmista kärsivät alueet. Mitä tulee maatalouteen, jaan muutamien kollegoiden esittämän huolen siitä, että poliittiset painopisteet toki ovat hyviä, mutta kuinka me näiden jäädytysten myötä pystymme konkreettisesti sitten toteuttamaan nämä sinällään hyvät tavoitteet?